Arvoisa puhemies, komissio, hyvät kollegat, pidän esityksissä asetettuja tavoitteita täysin saavutettavissa olevina. Mahdottomaksi niitä ei voi kukaan väittää, sillä on osoitettu, että teknologiaa olisi voitu kehittää jo vuosia, mutta siihen ei ole ollut todellisia lainsäädännöllisiä ohjureita. Euroopan suurimpana vientialana autoteollisuus on aina ollut huolissaan kunnianhimoisista päästövähennystavoitteista.

Valitettavasti päästöskandaali osoitti meille liikenteen alueelta sen, kuinka häikäilemättömästi lainsäädännön porsaanreikiä on vuosikymmenet käytetty hyväksi. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, että nyt komissio rohkeasti uskaltaa tarttua härkää sarvista. Pidän fiksuna ratkaisuna sitä, että komissio ei asettanut autonvalmistajille kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pysyi teknologianeutraalissa lähestymistavassa. Joukkoliikenteen osalta toimeen tarttuminen on äärimmäisen tärkeää, niin että me pystymme yhdistämään liikennemuotoja ja niiden monikäyttöisyyttä, sillä ilmastonmuutos ei todellakaan odota, vaan meidän pitää tehdä toimia yhdessä.

Kiitos komissiolle siitä, että nyt on päästy vauhtiin.